Makedonia oli alueella ensimmäisiä maita, jotka saivat EU ehdokasvaltion aseman.

Euroopan komissio on antanut jo kolmena vuonna peräkkäin suosituksen Makedonian EU jäsenyysneuvottelujen aloittamisesta, mutta neuvosto vaan ei ole vielä päässyt asiasta sopuun. Myös komissio on sortunut kielisensurointiin se ei käytä termiä Makedonia tai makedonialainen.

Koko EU jäsenyysprosessin uskottavuus voi vaarantua tällaisen nimikiistan takia.